Arvoisa puhemies, viime aikoina on ollut mieluisaa katsella Burmaa koskevia uutisia. Se on itse asiassa niitä harvoja maita maailmassa, joissa tapahtuu selvää edistystä ihmisoikeusasioissa. Toki siellä on vielä paljon parannettavaa, mutta me tiedämme, että mikään asia ei muutu hetkessä.